edustajat harry harkimo ja heli järvinen ovat tänään esittäneet minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtyneet hoitamaan edustajantointaan oulusta oleva järjestöjohtaja risto kalliorinne joka varamiehenä oulun vaalipiiristä on tullut edustajantoimensa kahdeskymmeneskolmas neljättä kaksituhattayhdeksäntoista keskeyttäneen merja kyllösen sijaan on tänään esittänyt minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valiokuntien vaalit totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on kansliatoimikunnan vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat